Arvoisa puhemies, hyvät komission jäsenet, demokratiaa peräänkuulutetaan nyt arabimaissa autoritääristen hallintojen tilalle. Kuitenkin poliittinen järjestelmä monissa näissä maissa on hyvin kehittymätön eikä todellisia demokraattisia johtajia ikävä kyllä ole näkyvästi nousemassa. Vaihtoehdot tulevaisuudelle ovatkin näissä maissa pahimmillaan sotilasvalta tai ääri islamismi eikä suinkaan se demokratia, jota me kaikki täällä niin kovasti toivomme. Onneksi Marokon ja Tunisian viimeaikainen kehitys antaa vähän toivoa paremmasta. Etenkin tulevat parlamenttivaalit Egyptissä ovat monella tapaa hyvin ratkaisevat. Mikäli muslimiveljeskunta pääsee tuossa maassa valtaan, he eivät ole tuomassa rauhaa, vaan pikemminkin vaarantamassa koko Lähi idän rauhanprosessin ja esimerkiksi Israelin olemassaolon oikeutuksen. Syyriassa ja Libyassa terrorismin uhka on myös suuri. Syyrialla on edelleen läheiset suhteet Iraniin, josta aseita kuljetetaan myös Hizbollahille Libanoniin.

Ihmisoikeuksien polkeminen on kansannousujen yhteydessä arabimaissa lisääntynyt ja äskettäin neljän Algeriaa edustavan järjestön komissiolle ja neuvostolle lähettämässä kirjeessä vedottiin sen puolesta, että unioni kiinnittäisi enemmän huomiota niihin vakaviin sanan ja uskonnonvapauden loukkauksiin, joita Algeriassa on tapahtunut, muun muassa kristillisten kirkkojen sulkemiset. Toivonkin, arvoisat komission jäsenet, että Euroopan unioni tällaisissa tapauksissa puuttuisi säännönmukaisesti ja määrätietoisesti näihin tilanteisiin.